päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan muistutan että sekä kysymysten että vastausten enimmäispituus on yksi minuutti jotta ehditään ottaa mahdollisimman monta kysymystä edustaja lindtman

arvoisa puhemies suomalaisilla työpaikoilla on tällä hetkellä suuri hätä hallitus aikoo alentaa lähihoitajien poliisien palomiesten metallimiesten kaupan myyjien palkkaa ilman että heitä edes kuullaan tässä asiassa osa aikaisesti ravintolassa työskentelevältä nuorelta olette viemässä yhden kuukauden palkan vuodessa jo ennestään pienistä vähän reilun tuhannen euron kuukausituloista ihmiset ovat nousseet näitä hallituksen suunnitelmia vastaan he eivät hyväksy pakkopolitiikkaanne kymmenettuhannet ihmiset näyttävät sen huomenna työministeri lindström te sanoitte ennen vaaleja että jos perussuomalaisia äänestää niin saat mitä tilaat mitä te nyt vastaatte sairaanhoitajille ja paperimiehille kuka teiltä nämä palkanalennukset tilasi

arvoisa puhemies edustaja lindtman on ihan oikeassa siinä että vaalien alla joka ikinen puolue puhui oman vaaliohjelmansa mukaan niin myös perussuomalaiset puolueen vaaliohjelma on eri asia kuin hallitusohjelma niin kuin te tiedätte hyvin minkä takia me jouduimme tähän menemään näihin leikkauksiin sen takia että suomen talous kyntää niin syvällä suossa ei kukaan haluaisi mennä pienituloisen pienipalkkaisen ihmisen kimppuun mutta hallitus on pakotettu tekemään kovia kovia ratkaisuja ja oikeastaan ihmettelen tätä kysymystä siinä mielessä että olen perännyt sdpltä vaihtoehtoa mikä on teidän vaihtoehtonne miten te te tekisitte nämä vastaavat asiat koskematta minkään ryhmän etuihin
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies parempi on tehdä sopimalla ei sanelulla

mutta kun te nyt sanotte että on pakko niin ette te tästä ennen vaaleja puhunut mitään sen sijaan te sanoitte ennen vaaleja selvällä suomen kielellä että eivät työntekijöiden palkat ole suomessa se ongelma te sanoitte että ongelma on teollisuuden energiaverotus mitä te nyt hallituksessa teette te te ette tee tälle energiaverotukselle mitään sen sijaan olette käymässä pienituloisten työntekijöiden kimppuun te olette hallituksen työministeri jos te te ette voi tähän vaikuttaa niin kuka sitten voi hyväksyttekö te todella tämän politiikan oletteko te tässä nyt sydämellä mukana
arvoisa puhemies kuten äsken sanoin me joudumme väkisin tekemään raskaita ja ikäviä päätöksiä silloin joudutaan menemään myös sellaisten ryhmien lompakolle joiden lompakolle ei haluttaisi mennä olen sanonut vaalien alla asioita joiden kohdalla nyt tietenkin hallituksessa joudun puolustamaan hallituksen linjaa ja ja näinhän se on hallituksella on vain yksi linja ja se ei ole perussuomalaisten keskustan eikä kokoomuksen vaan se on hallituksen yhteinen linja me joudumme tähän menemään sen takia että meidän talous on niin syvällä suossa

ei vienti pysty elättämään tässä on kysymys kolmenkymmenen miljardin euron gäppi eihän tähän pystytä puuttumaan millään muulla kuin kovilla keinoilla me tarjosimme sopimisen tietä kahteen kertaan se ei onnistunut nyt me olemme tässä hallitus joutuu menemään eteenpäin ei meillä ole aikaa odottaa

hallitus on tehnyt omia ratkaisujaan tässä ja nyt mutta hallituksella on myös tuleva syksy ja sitä seuraava syksy kysyisin oletteko te ajatelleet näitä tulevia syksyjä suomessa on tehty itse asiassa neljäkymmentä luvulta lähtien tulopolitiikkaa sillä tavalla että työnantajajärjestöt työntekijäjärjestöt ja hallitus yhdessä pöydässä sopimassa mutta nyt te olette rakentaneet sellaisen paketin jossa kilpailukykyä rakennetaan ainoastaan työn hinnalla johon nämä leikkaukset joita tässä salissa on käyty läpi viittaavat sen sijaan laaja kilpailukyky lähtee siitä että me pidämme huolta osaamisesta me tuemme innovaatioita me harjoitamme fiksumpaa johtamista organisoimme työn fiksusti nämä elementit ovat puuttuneet teidän neuvotteluistanne

hallitusohjelma on kokonaisuus se rakentuu siis siitä että joka ikinen niistä keinoista joita me olemme ottaneet käyttöön tähtää siihen että tämän vaalikauden lopussa meillä on satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tässä maassa

puhemies itse tehyläisenä kansanedustajana uskallan sanoa että hoitotyöntekijät ovat nyt vihaisia miksikö koska niin monet lupaukset on unohdettu joitakin vuosia sitten kokoomus lupasi että sari sairaanhoitajan työolosuhteita ja palkkausta parannetaan nyt tulee reilusti yli sadan euron palkanalennus juha sipilä puhui pari vuotta sitten että suomessa ei missään nimessä pidä lähteä sairauspoissaolojen omavastuun korottamiseen nyt hallitus kertoo että ensimmäinen sairauspäivä tulee palkattomaksi lindström kertoi viime kesäkuussa että sunnuntailisät ovat pyhä asia nyt tämäkin pyhyys on unohtunut lisäksi jari lindström kansanedustajana ollessaan useampaan kertaan kertoi istuntosalissa että työmies on aina palkkansa ansainnut miten ministeri lindström ja hallitus selittävät kaikkien näiden

kuten äsken sanoin me joudumme tekemään ikäviä päätöksiä se että nyt mennään sitten niitten hoitajienkin lompakolle on ikävä asia minkä takia me tämän teemme moni on kysynyt että miten tämä nyt sitten tukee tätä vientiteollisuutta se perustelu on tässä se että samaan aikaan me koetamme saada niitä työpaikkoja siis helpottaa työn tarjoamista sillä että yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan

me joudumme tekemään päätöksiä koska aikaisemmat hallitukset eivät ole uskaltaneet tehdä näitä päätöksiä

tämä on sillä tavalla kummallinen tilanne että nyt vaalien jälkeen arvoisa ministeri lindström teidän niin kuin aika monen teidän kolleganne puheenne ovat täysin muuttuneet siitä huolimatta ole tapahtunut olennaista muutosta viime huhtikuun jälkeen nyt moni ajattelee että että te olette vaaleissa vähän huijannut puhumalla ihan muuta kuin mitä te olette nyt tekemässä ja se loukkaa tietenkin ihmisiä koska eivät he ole tähän politiikkaan teille valtakirjaa antaneet että ruvetaan tekemään näitä palkanalennuksia ja tämä sanelu viedään lävitse väkisin ja sanotaan että jostain pitää ottaa minäkin yhdyn niihin jotka epäilevät että kun sairaanhoitajalta leikataan ansioista viisi prosenttia tehdään se sitten ylityökorvauksista sunnuntaikorvauksista tai niin kuin pääministeri on esittänyt uudelleen että nyt seuraavaksi leikataan lomarahoja niin ei se auta meidän vientiä pitäisi tehdä nämä energiaveroratkaisut ruotsin tasolle pitäisi poistaa väylämaksut pitäisi tehdä rataveron alennus toimia jotka perussuomalaisetkin aikaisemmin muistivat mutta nyt olette täysin hiljaa

puhemies ehkä tämä on syytä nyt palauttaa mittakaavaansa kyllä väylämaksun alentamisella ja ja tällä paketilla toisessa puhutaan suuruusluokaltaan kymmenistä miljoonista toisessa miljardeista kun lähdetään hakemaan viidentoista prosentin kilpailukykyeroa meidän kilpailijamaihimme tämä on viisi prosenttia siitä viidestätoista prosentista me tarvitsemme palkkamalttia ja aivan oikein täällä edustajat sanoivat että tarvitaan myöskin niitä tuottavuutta lisääviä toimia sitten siellä yrityksissä ja työpaikoilla ja markkinointia ja uusia tuotteita ja niin edespäin kaikkia näitä toimia tarvitaan nyt on sellainen harhaluulo että tämä asia yksistään ratkaisisi kaikki ongelmat näin ei tietenkään ole tämä on yksi osa kokonaisuutta jossa on paljon isommasta asiasta kysymys meillä on kymmenen miljardin euron kestävyysvaje

ulkoministeri soini te olette paljon puhunut pyhyydestä tässäkin salissa ja kesäkuussa te puhuitte myös pyhistä te sanoitte että teille ovat pyhiä minulla on erilainen käsitys siitä mikä on pyhää ei pyhää ole se että sanat syödään sen lisäksi te olette leikkaamassa ylityökorvauksia sairasajan omavastuuta ollaan tuomassa ja kun huomautettiin että sairaanhoitajat kärsivät erittäin paljon näistä palkanleikkauksista niin salin oikea laita laita nauroi täällä minkä viestin se antaa näille sairaanhoitajille jotka tekevät raskasta työtä arvoisa puhemies

hallitus sen sijaan ei halua puuttua jättiosinkoihin tai veroparatiiseihin joista olisi mahdollisuus hakea varoja vaan halutaan leikata palkkoja kysymykseni on pääministeri sipilälle kun puhutte aina saksasta ruotsista ja tanskasta niin kertokaa nyt rehellisesti ovatko suomen palkkakustannukset pienempiä vai suurempia kuin näissä vertailumaissa
arvoisa puhemies kilpailukyky koostuu monesta osasta joista hintakilpailukyky ja kustannuskilpailukyky ovat yksi osa me olemme jääneet monilla mittareilla mitattuna saksasta ruotsista ja tanskasta noin viisitoista prosenttia jälkeen nimenomaan hintakilpailukyvyssä tässä on hurjia eroja eri toimialojen välillä esimerkiksi saksasta jotakin jotakin työtä tällä hetkellä virtaa suomeen tiedän että esimerkiksi insinöörialoilla tilanne on on toisenlainen tämä oli juuri se syy minkä takia halusimme lähestyä asiaa yhteiskuntasopimuksen kautta koska jos me olisimme siellä päässeet sopimaan yhteisestä tavoitteesta niin tässä prosessissa olisi pystytty ottamaan huomioon juuri nämä toimialakohtaiset erot ja hakemaan sitä kilpailukykyä

arvoisa puhemies viime viikolla ja myös tällä viikolla on mietitty sitä minkälaisia sukupuolivaikutuksia tällä teidän esittämällänne kokonaisuudella on viime viikolla ymmärsin että saisimme ne vaikutukset tällä viikolla niitä ei vieläkään ole näkynyt tämä on erittäin iso asia huomenna hyvin moni suomalainen osoittaa mieltään hallitusta vastaan ja moni meistä pohtii että miten näihin suhtautua itse uskon että näitä työmarkkinauudistuksia tarvitaan mutta ainakin minulle on edelleen jäänyt epäselväksi miten hallitus on laskenut nämä sukupuolivaikutukset miten nämä vaikuttavat varsinkin naisvaltaisiin aloihin voisiko pääministeri nyt vähän avata tätä

me tulemme ilman muuta antamaan nämä arviot siinä tahdissa kun lainvalmistelu etenee me teimme arviot siitä kehenkä sunnuntaikorvaukset koskettavat eniten kehenkä ylityökorvausten leikkaaminen koskettaa eniten kehenkä lomat koskettavat eniten mutta kaikki riippuu siitä mikä se lopullinen paketti on

demokraattisina päättäjinä oli työlainsäädännön ja työaikalainsäädännön kautta olivat ne jotka pystyimme tekemään

yritysten keskuudessa on hätä meillä on suomessa kaksisataakahdeksankymmentätuhatta yritystä näistä kaksituhattaviisisataa on suuria yrityksiä kaksisataaseitsemänkymmentäseitsemäntuhattaviisisataa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja kilpailukyky on huono se on huonontunut vuodesta toiseen tilauskannat supistuvat kassavirrat ovat miinuksella kymmenissätuhansissa yrityksissä on vakava tilanne ja se johtaa siihen että työttömyys nousee valtion verotuotot vähenevät me olemme kohta katastrofin partaalla kysyn hallitukselta ja asianomaiselta ministeriltä että kun me elämme tällaisessa tilanteessa minä tiedän vastauksen tähän mutta haluaisin vielä kerran avata tämän paketin että kansakin ymmärtää miksi jouduitte tekemään tällaisia ratkaisuja jotka verottavat esimerkiksi sairaanhoitajia miksi ette ottaneet käyttöön sitä että olisitte poistaneet pekkaspäivät ja lomaltapaluurahat

arvoisa puhemies me totta kai selvitimme sen lomarahoista ei lainsäädännössä puhuta mitään siihen meillä ei ole ole oikeutta koskea ilman lainsäädännön mahdollisuutta koskea se pitää tehdä yhdessä sopimalla ja nämä ovat nyt julkisuudessa olleet esimerkkinä että

olen valmis tämän keinon ottamaan tähän keinovalikoimaan mutta se vaatii sitä että silloin silloin sovitaan yhdessä ja sen ehdotuksen otan mielihyvin vastaan

kuuntelin tarkkaan eilen pääministerin puhetta televisiossa ja jos oikein ymmärsin pääministeri esitti että kolmen minuutin päivittäisellä työajan pidennyksellä voitaisiin tämä ongelma hoitaa kuntoon jos tämä todella pitää paikkansa että te olette sitä mieltä että kolmen minuutin päivittäisellä työajan pidentämisellä asia hoidetaan kuntoon jos se on se hallituksen tavoite niin minä olen valmis käyttämään verkostoa haluaisin tähän vastauksen tässä nyt eduskunnan edessä pyytäisin että vastaisitte myöskin edustaja arhinmäen kysymykseen jossa hän pyysi selvitystä siitä mikä on teidän käsityksenne saksalaisten ja ruotsalaisten palkkatasosta suhteessa suomalaisiin

arvoisa puhemies tässä puheessani sanoin että

tämän sunnuntailisän pudottamisen sadasta prosentista seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin voisi korvata noin kolmen minuutin päivittäisellä työajan jatkamisella tämän halusin kuvata suuruusluokkana minkälaisesta ongelmasta on kysymys siis tämä yksi keino sunnuntailisä tästä listasta pois ja tilalle meille kaikille kolme minuuttia pidempi päivä tämä on tämä on se suuruusluokka mistä mistä puhumme vaikutus on suurin piirtein sama

arvoisa puhemies hallitus tuntuu ajattelevan että tarkoitus pyhittää keinot mutta pitää muistaa että ihmisten hyvinvointi on se päämäärä mitä tässä tavoitellaan ja talous on vain väline siihen se että hallitus on valmis toteuttamaan hyvin huonoilla ja epäreiluilla keinoilla tavoitteensa hintakustannuskilpailukyvyn parantamisesta osoittaa mielestäni huonoa harkintaa koska riski on nyt se että lähihoitajien kätilöiden pienipalkkaisten julkisen sektorin naisvaltaisten alojen arvostus ja työmoraali heikkenee ja samalla kuitenkin kertyy paineita sitten palkankorotukseen vuoden päästä aiheutatte sekasortoa tällä teidän toiminnallanne

arvoisa pääministeri miettinyt sitä miten tästä voitaisiin päästä ulos on varmasti selvää että työmarkkinajärjestöjen pitäisi pystyä sopimukseen jossa työntekijät saavat myös oikeudenmukaisuutta lisää ja ja pystytään tavoittelemaan hintakustannuskilpailukykyä mutta oletteko oikeasti sitä mieltä että huonoja ratkaisuja jotka voivat vaarantaa kotimaisten palvelujen kysynnän ja luoda työttömyyttä kannattaa toteuttaa vain sen takia että työmarkkinajärjestöt eivät ole vielä päässeet sopuun
arvoisa puhemies tätä pakettia yritettiin sorvata vapusta saakka yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tämä on epätavallinen tilanne kun pitää sopia keinoista joilla lähdetään kustannuskilpailukykyä parantamaan eri suuntaan kuin normaalisti on totuttu minä myönnän että tämä oli poikkeuksellinen tilanne ja hankala neuvottelutilanne mutta kun me emme päässeet tässä ajassa edes tavoitteesta sopimukseen niin oli oli päivänselvää että että hallituksen täytyy toimia ja edetä minusta kestävän kehityksen yksi keskeisimpiä mittareita on myöskin se että elämme tulojen ja menojen

puhemies arvoisa pääministeri olette matkustamassa saksaan ensi viikolla ja tapaatte liittokanslerin ja myöskin valtiovarainministerin ja talousasiantuntijoita toivottavasti sen jälkeen voitte vastata siihen kysymykseen että saksassa esimerkiksi tämän vuoden osalta kustannus hinta kehitys on ollut yli kaksinkertainen suomeen nähden ja myöskin ruotsissa se on korkeampi kuin suomessa tämä on jatkunut jo kaksi vuotta ja tämä ero kilpailukyvyssä kapenee tätä kautta nopeasti

pakkoratkaisuja jotka johtavat välttämättä kompensaatiovaatimuksiin seuraavalla tulokierroksella edustavat liitot ovat oikeutettuja hakemaan kompensaatiota kun työaikaa pidennetään palkkoja alennetaan ette kai te ole suunnittelemassa jonkinlaista pakkolainsäädäntöä myös sen varalle mitä ensi syksynä tapahtuu tulopoliittisella kierroksella

palkoista sopiminen kuuluu työmarkkinajärjestöille en aio siihen prosessiin puuttua mutta se on osa tätä kokonaisuutta me tarvitsemme nyt tämän kilpailukykypaketin näillä näillä työelämän muutoksilla me tarvitsemme palkkamalttia ja me tarvitsemme myöskin niitä

nämä kaksi ensimmäistä tästä toteutuvat niin hallituksen hallituksen ei tarvitse toteuttaa enempää näitä kipeitä leikkaustoimia ja me voimme tulla vastaan miljardin euron veronkevennyspaketilla joka sitten vastaavasti lisää ostovoimaa merkittävästi koko koko tulonsaajaryhmään mitä tulee saksaan niin se on totta että että yhden vuoden aikana ollaan otettu kiinni kiinni tätä tätä eroa mutta matkan varrella sitä eroa on syntynyt erityisesti vuodesta kaksituhattaseitsemän alkaen se viidentoista prosentin ero nyt on kysymys siitä onko tämä liian hidas tie meidän mielestämme tämä on liian hidas tie koska suomen työttömyys kasvaa sellaisella vauhdilla

ylityöpalkkaan te olette puuttumassa sunnuntaityöpalkkaan sairausajan palkkaan ja lomapalkkaan

arvoisa puhemies tähän pakettiin sisältyy myöskin muutosturvapaketti joka on pakottava työnantajille eli kuukauden kuukauden palkkaa vastaava muutosturvakoulutus tähän sisältyy myöskin työnantajaa sitova yli kaksikymmentä henkeä työllistävissä yrityksissä työterveyshuollon jatkuminen ja tässä ratkaistaan myöskin tämä naisvaltaisten alojen ongelma vanhempainvapaiden

yhtenä osana kokonaisuutta se on päivänselvä asia

seuraava kysymys edustaja järvinen

lisäksi monella muulla liikennettä harvennetaan lähes kolmekymmentä asemaa lopetetaan kokonaan se tarkoittaa monelle työmatkalaiselle suuria haasteita ja siirtymistä oman auton käyttöön ilmastotavoitteista huolimatta lakkautukset ovat seurausta hallituksen päätöksistä leikata vuosittain kaksitoista miljoonaa euroa junaliikenteestä ja ne ovat kestämättömiä ajassa jossa työmatkat koko ajan pidentyvät on yksityisoikeus henkilöjunien kaukoliikenteeseen vuoteen kaksikymmentäneljä asti liikenneministeriön oman selvityksen mukaan henkilöjunaliikenteen osittainen avaaminen kilpailtavaksi voisi kuitenkin parantaa palvelutasoa ja lisätä junalla liikkumista ministeri berner miten aiotte uudistaa monopolisopimusta tilanteessa jossa vrn toiminta ei vastaa enää sopimuksen lähtötilannetta ja miten aiotte edistää sitä että lakkautettaville ja käyttämättömille reiteille saadaan uusia toimijoita

että joudumme katsomaan millä tavalla aikaisemmin tehtyjä sopimuksia voidaan analysoida ja katsoa meillä on kuitenkin aiemmin tehtyjä sopimuksia jotka sitovat vrää ja ja meidän meidän vnkta yhteen vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä saakka ja nyt on sitten kysymys siitä että meidän on tehtävä töitä sen eteen että saamme lisää tarjontaa näille reiteille jotka nyt uhkaavat jäädä ilman palvelua pyydän

arvoisa puhemies vrn suunnitelmissa on jatkossa keskittää henkilöjunaliikenne entistä selkeämmin runkoradoille ja syöttöliikenteen niille toivotaan sujuvan busseilla samaan aikaan ely keskukset ovat kuitenkin lopettaneet reiteiltä myös tuetun bussiliikenteen mikä sumputtaa entistä suuremman osan suomalaisista ja kiihdyttää maaltamuuttoa mistä ainakin me vihreät olemme huolissamme osa lakkautuksista lakkautuksista astuu voimaan jo lokakuussa ja loputkin maaliskuussa kysynkin ministeriltä miten ministeriö aikoo jatkossa koordinoida ja ohjata joukkoliikennetukea siten että busseista saadaan aito korvaaja lakkautettaville junavuoroille ja reiteille jotta ihmisten liikkuminen turvataan myös harvemmin asutuilla alueilla
puhemies meidän tavoitteemme on huolehtia siitä että nyt lakkautetuille reiteille saadaan kaikille korvaava bussiliikenne toimimaan tämä edellyttää neuvottelua ja olemme saaneet myös linja autoliitolta hyvin pitkälti sitovia sitovia lupauksia sille että he markkinaehtoisesti ottavat näitä reittejä huomioon tämä on ollut yksi meidän keskeinen tavoitteemme näissä neuvotteluissa vrn kanssa että saamme aidosti korvaavan liikennöinnin sujumaan haaste meillä on kieltämättä se että ely keskukset tässä on saatava saatava nopeammin toimimaan ja siihen paneudun koko sydämelläni ensi viikon aikana

puhemies hallitus päätti leikata roimasti julkisesta liikenteestä ja lakkauttaa muun muassa karjaalle menevän y junan tämän myötä junayhteydet koko läntiselle uudellemaalle heikkenevät merkittävästi ja lakkaavat kokonaan siuntion ja inkoon osalta tästä eduskuntatalosta on siuntioon vain neljäkymmentäkuusi kilometriä ja hallitus on päättänyt lakkauttaa koko sinne menevän julkisen liikenteen minulla oli tiistaina tilaisuus heti tuoreeltaan tiedustella ministeri berneriltä tämän lakkautuspäätöksen perusteita ja hän totesi että se päätös on tehty puhtaasti liiketaloudellisin perustein puhtaasti liiketaloudellisin perustein haluaisinkin kysyä pääministeri juha sipilältä keskustapuolueen puheenjohtajalta miltä suomi näyttäisi jos liikennepoliittiset päätökset tässä maassa tehtäisiin puhtaasti liiketaloudellisin perustein
arvoisa puhemies niin kuin ministeri berner vastasi kaikille näille reiteille jotka on päättänyt nyt lopettaa tai joilta vähentää vuoroja haetaan vaihtoehtoisia tapoja niin myöskin tälle tälle reitille osalle ne ovat jo löytyneet osa on lupamenettelyn takana mutta kaikille näille etsitään vaihtoehtoiset vaihtoehtoiset tavat päästä kulkemaan ja ja ilman muuta ne myöskin löytyvät

arvoisa puhemies hallitus esittää leikattavaksi merkittävän osan junien ostoliikenteestä puolen vuoden varoitusajalla valtio on viime vuosien aikana esimerkiksi investoinut melkein miljardin seinäjoki oulu rataosuuden kunnostukseen ja esimerkiksi siuntion kunta on koko kaavoituksen osalta ja kehityksen osalta panostanut siihen että rakennetaan rautatietä pitkin nyt ne jäävät aivan ilman ilman junaliikennettä mitä ministeri hallitus aikoo sanoa siuntion kunnalle miten nyt heidän suunnitelmansa pitäisi muuttaa menevätkö ne uusiksi ja arvoisa liikenneministeri voidaanko todella näitä päätöksiä pitää kestävän kehityksen periaatteen mukaisina
arvoisa puhemies lyhyesti haluaisin todeta vielä sen että kun olen puhunut liiketaloudellisin perustein olen puhunut siitä että tätä on analysoitu niin matkustajamääristä liikennemääristä palvelukokonaisuuksista ja alueiden tarpeista ja katsottu kokonaisuus se on yleensä se tapa millä myöskin liiketoimintaa analysoidaan

ei millään tavalla poissuljeta kun ostoliikenteestä joudutaan luopumaan toinen vaihtoehto on että haemme sinne tällaisen kutsuplus tyyppisen rakenteen jolla saamme sen osalta liikenteen sujumaan joka tapauksessa olemme tämän ratkaisun työstäneet siten että yksikään alue ei jäisi ilman palvelua ja että saamme huolehdittua niistä keskeisistä palveluista joita tarvitsemme kiitos

arvoisa rouva puhemies on tärkeää kuulla että vaihtoehtoiset korvaavat liikennemenetelmät sitten kulkevat eli eli opiskelijat pääsevät opiskelemaan ja työntekijät töihin entäpä sitten se liikenne mitä elinkeinoelämä tarvitsee tavarankuljetukseen säilyvätkö kiskot voiko se liikenne jatkua

arvoisa puhemies nämä ostoliikenteen leikkaukset kohdistuvat henkilöliikenteeseen eivätkä vaikuta millään tavalla tavaraliikenteeseen

jos mietitään että nyt tällä hetkellä viisisataaviisikymmentätuhatta matkustajaa menettää reittinsä sieltä ja se on erittäin suuri määrä määrä matkustajia mitkä kulkevat niillä reiteillä ja nyt kun näitä lakkautettavia reittejä lähdetään korvaamaan ne muuttuvat kuitenkin sillä tavalla hankaliksi että esimerkiksi jos mietitään varkaus joensuu välin lopettamista ja että joensuun yliopiston ja jyväskylän yliopiston välillä kulkee erittäin paljon opiskelijoita niin kuinka meinataan turvata se reitti että

helposti pääsevät liikkumaan sen välin

arvoisa puhemies matkustajamäärä joka tässä tapauksessa jää saamatta palvelua on kolmesataakaksikymmentätuhatta kun lähdimme ensimmäiseksi neuvotteluun liikkeelle vrn kanssa heidän esityksensä oli seitsemänsataakolmekymmentätuhatta me olemme tehneet valtavasti töitä sen eteen että saamme aidosti vastinetta sille ostoliikenteelle jota nyt edelleen suoritamme tämä kolmesataakaksikymmentätuhatta on kieltämättä meidän on huolehdittava tarkasti miten me saamme palvelut toimimaan tällä hetkellä meidän keskeisin tavoitteemme on saada sujuva ketterä ja monipuolinen linja autoliikenne liikkeelle näille alueille joilta nyt joudumme tätä ostoliikennettä leikkaamaan

puhemies tämä on todella surullinen tiistai ollut keskustalainen liikenneministeri lakkauttaa junaliikenteen keski suomesta ei ole enää poikittaisjunayhteyttä muuta kuin ylivieskasta iisalmeen ja tampereelta jyväskylään kyllä historiallinen hetki jos näin toteutuu te puhutte aina joukkoliikenteen suosimisesta mutta tämähän tarkoittaa joukkoliikenteen loppumista sillä alueella kolmekymmentä vuotta sitä työtä tehneenä veturinkuljettajana voin sanoa että niillä junilla matkustavat opiskelijat eläkeläiset ja työntekijät ja te viette nyt tämän junamahdollisuuden pois sillä alueella missä muutoinkin on ollut leikkauksia ja työpaikkoja syntynyt aika vähän kysyisin sitä onko teillä vielä harkintaa jos eduskunta päättäisi kuitenkin nyt lisätä tämän puuttuvan määrärahan ja sen kautta turvata näitten keskustalaistenkin alueitten joukkoliikenteen
arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on sovittu viidentoista miljoonan euron leikkauksesta ja ymmärrän tämän haasteen joka tämän ympärillä liikkuu mutta meille tulee eteen vielä monia kipeitä leikkauksia se on se joka on osa tätä arkea jonka ääressä me olemme ja sen takia niin monet niistä päätöksistä joita teemme ovat niin tärkeitä tämän kokonaisvaltaisen kuvan rakentamiseksi se mikä ehkä parhaiten tätä tilannetta auttaa on se että aidosti katsomme että saamme lisää tarjontaa raideliikenteeseen sitä kautta pystymme taas rakentamaan uudelleen sellaista kestävää kehitystä jota tarvitsemme se ei tapahdu yli yön mutta sen eteen meidän täytyy tehdä töitä

seuraava kysymys edustaja andersson
arvoisa puhemies pääministeri sipilä te piditte eilen suomen kansalle puheen jossa vetositte kansalaisiin ja pyysitte ymmärrystä hallituksen nyt tekemille leikkauspäätöksille vedoten vaikeisiin taloudellisiin aikoihin pyysitte ymmärrystä säästöille jotka vievät pienipalkkaisilta vuorotyötä tekeviltä suomalaisilta jopa kaksituhatta euroa vuodessa ja leikkauksille jotka kohdistuvat työttömiin opiskelijoihin lapsiperheisiin ja eläkeläisiin harmaata taloutta veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua ette kuitenkaan maininnut puheessanne sanallakaan siitä huolimatta että suomi menettää arviolta jopa kuusi viiva kahdeksan miljardia euroa vuodessa verovälttelyn seurauksena

hallituksen ykköstavoitteeksi julkisen talouden tasapainottamiseksi pienituloisten suomalaisten kurjistamisen sijaan

tämä edustajan esille nostama ongelma on yleiseurooppalainen meillä on ehkä tuhatneljäsataa jopa tuhatseitsemänsataa miljardia harmaan talouden piirissä ja täytyy myöskin olla yleiseurooppalaisia meidän hallitusohjelmassamme on toimia joilla esimerkiksi estetään korkotuloina tulon siirtämistä suomesta veroparatiiseihin tai kevyemmin verotettuihin maihin tällaisia toimia me jatkamme mitä edellinen hallitus aloitti nämä ovat ilman muuta meidän meidän toimintalistoissamme edelleenkin jatkamme näitä toimia

rouva puhemies pääministeri sipilä tämä on yleiseurooppalainen ongelma mutta kyllä tämä on ongelma myös suomessa tällä viikolla on myös tullut tietoon että liikenne ja viestintäministeri anne berner on toiminut veroparatiisissa toimineen yrityksen johdossa te ilmoititte antavanne bernerille sataprosenttisen tukenne vaikka ette tunne asiaa mistä on kysymys kysynkin miten kansalaiset tämän lausunnon valossa voivat luottaa siihen että hallitus ottaa harmaan talouden torjumisen tosissaan ja myös ryhtyy konkreettisiin toimiin verovälttelyn vähentämiseksi erityisesti ottaen huomioon että harmaan talouden torjunnan määrärahaa on laskettu tämän hallituksen toimesta yhdeksänkymmenenyhdeksän poliisin verran jotka siis olleet töissä nimenomaan harmaan talouden torjunnassa

ei ole mitään tekemistä veronkierron kanssa silloin kun euroopassa ja suomessakin tehdään eu maan kanssa yritysjärjestelyjä niin aika yleisesti on yritysrakenteita joissa joissa on esimerkiksi luxemburgissa tai joissakin muissa euroopan maissa konttoreita pääkonttoreita ja yritysrakenteita tässä tapauksessa ei ole kysymys veronkierrosta kaikesta pääomasta on maksettu vero suomeen tämän keskustelun olen olen käynyt ministerin kanssa ja sen takia pystyn antamaan ministerille täyden sataprosenttisen tuen

arvoisa puhemies olen toiminut suomalaisen perheyhtiön hallituksessa ja kun yhtiö on myyty ja fuusioitu yhteen toisen ruotsalaisen yhtiön kanssa jonka omistajana on pääomasijoittaja jonka taustayhtiö sijaitsee sijaitsee luxemburgissa niin se ei automaattisesti tarkoita sitä että kyseessä on veronkiertoyhtiö kyseessä on eu maa jonka jonka yhteydessä tehdään töitä ja oma työni on ollut ruotsalaisen yhtiön hallituksessa siellä nimenomaan huolehtien siitä että teemme mahdollisimman hyvää tulosta jonka pääomasta maksamme verot suomeen henkilökohtaisesti en ole saanut mitään hyötyä yhtiöstä tai sen hallinnosta ruotsalaisen ruotsalaisen yhtiön hallituksessa toimimisesta olen saanut hallituspalkkion

puhemies myös viime vaalikaudella tehtiin hyvin vaikeita talouspäätöksiä ja ja myöskin säästöjä siitä huolimatta viime vaalikauden yksi kärkihanke oli harmaan talouden ja veronkierron torjunta siihen lisättiin kaksikymmentä miljoonaa euroa vuosittain ja se myöskin tuotti valtiolle lisää verotuloja sen lisäksi vähennettiin yritysten korkovähennysoikeutta sitä rajattiin ja tehtiin muun muassa kansainvälisen veronkierron vastainen toimintaohjelma yhdessä valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön kanssa ja tuota ohjelmaa vietiin määrätietoisesti eteenpäin nyt kuitenkin hallitus on leikkaamassa harmaan talouden torjunnasta muun muassa talousrikostorjunnasta poliisin voimista olisinkin kysymässä pääministeriltä ja ehkä myöskin valtiovarainministeriltä mitä konkreettista hallitus on tekemässä veronkierron torjumiseksi ja oletteko te valmis päivittämään tämän kansainvälisen veronkierron vastaisen torjuntaohjelman ja tuomaan sen myöskin eduskuntaan keskusteltavaksi

taistelu harmaata taloutta veronkiertoa vastaan jatkuu ihan normaalilla tavalla oikeastaan aika pitkälti samalla tavalla kuin edellisen hallituskauden aikana me jouduimme kuten entinen valtiovarainministeri hyvin tietää tekemään kipeitäkin leikkauksia osa niistä osui harmaaseen talouteen ehkä sitten kuitenkin kun katsomme sisäiseen turvallisuuteen liittyviä lisärahamenoja noin viisikymmentä miljoonaa miljoonaa euroa niin niistä me siirsimme neljä miljoonaa tullille tämä tulee omalta osaltaan myös auttamaan tätä työskentelyä veropolitiikka silloin kun raha liikkuu vapaasti ja yritykset hakevat sille parasta mahdollista tuottoa sisämarkkinoiden sisällä on totta kai vaikea kokonaisuus minun mielestäni tästä hyvä esimerkki on portugali ja muutamat suomalaiset eläkeläiset jotka ovat sinne ehkä paremman rahan perässä siirtyneet tämä hallitus toimi siinä ehkä toisin kuin edellinen hallitus olen käynyt kahdenvälisiä keskusteluja tästäkin kysymyksestä portugalin kanssa tämä ei ole yksinkertainen juttu mutta kaikilla saroilla toimitaan

puhemies on sinänsä totta että poliisin harmaan talouden torjuntaan suunnattuja määrärahoja on hieman vähemmän kuin nyt kuluvana vuonna mutta kuitenkin kuten valtiovarainministeri totesi sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon saimme lisäpanostuksia ja katsomme hyvin tarkkaan poliisin osalta sen miten me kohdistamme rahat mahdollisimman hyvin niin että myöskin harmaan talouden torjunnassa onnistutaan niin hyvin kuin se on mahdollista mutta en tarkoita missään tapauksessa sitä että harmaan talouden torjunta poliisin osalta jollakin tavalla loppuisi me jatkamme sitä niiden määrärahojen puitteissa joita on käytössä ja teemme hyvää työtä siinä arvoisa puhemies

ehkä on hyvä todeta valtiovarainministerille että olin se valtiovarainministeri joka aloitti neuvottelut verosopimuksen uudistamiseksi portugalin kanssa itse asiassa olen sitä mieltä ja toivon että hallitus toimii myös sen mukaisesti että mikäli näissä neuvotteluissa ei edetä nopeasti niin suomi on myöskin valmis katkaisemaan tämän verosopimuksen mutta te te ette vastannut minun kysymykseeni arvoisa valtiovarainministeri mitä konkreettista hallitus on tekemässä veronkierron torjumiseksi ja ennen kaikkea oletteko te valmis tuomaan tuon kansainvälisen toimintaohjelman päivittämään sen ja tuomaan sen eduskuntaan sitä kautta myöskin kansanedustajilla olisi mahdollisuus päästä keskustelemaan näistä toimenpiteistä
arvoisa puhemies kyllä olitte ensimmäinen valtiovarainministeri joka pani liikkeelle nämä neuvottelut kuten ehkä espanjan kanssa oltiin myös aiemmin tehty ja kun tämä keissi nousi julkisuuteen niin taisin olla ensimmäinen valtiovarainministeri joka kävi henkilökohtaiset keskustelut portugalin valtiovarainministerin kanssa jolloin totesin ihan suoraan että jos emme pääse tästä yhteisymmärrykseen olemme valmiita sen katkaisemaan me jatkamme työtä konkreettisesti myös harmaan talouden torjumista vastaan ja ja tulemme tekemään tästä ehdotuksia voimme myös käydä täällä eduskunnassa siitä avoimen keskustelun

arvoisa puhemies näissä termeissä kannattaa olla tarkkana verosuunnittelu ja veronkierto ovat eri asioita verosuunnittelu on laillista veronkierto ei ole laillista tämä on aika olennainen asia verosuunnitteluahan tekevät kaikki yritykset silloin kun se on laillista varmasti tekevät sitä ja yksityiset kansalaisetkin tekevät omalla tavallaan verosuunnittelua verosuunnittelu sinällänsä on oikein mutta euroopassa on kyllä kyllä verosuunnittelu on oikein veronkierto ei ole oikein ymmärrettävä tämä mutta eu alueella meillä on täällä erilaiset säännöt ja tämä mahdollistaa erilaiset kikkailut tässä verosuunnittelussa esimerkkinä on tullut mainittua tässä tämä luxemburg jolla on ihan erilaiset säännöt sitten kuin taas suomella tai hollannilla ja tämä

on mahdollistanut nyt nyt kuultiin kyllä ministerin suusta että enää se ei ole mahdollista näitten korkovähennysoikeuksien kanssa kikkailun kysyisinkin ministeriltä onko käyty neuvotteluja eun sisällä siitä että näitä verosäännöksiä yhtenäistettäisiin niin että ne voisivat olla samantyyppisiä hollannissa luxemburgissa kuin suomessa ja ruotsissa

arvoisa rouva puhemies kansainvälinen yhteistyö on tässä kaikista tärkeintä mutta on ehkä yksi asia joka on loppupelissä aika pyhä euroopan unionin ja sen kansallisvaltioiden jäsenvaltioiden sisällä ja se on veropolitiikka se pysyy pitkälti kansallisessa toimivallassa nyt ja tulevaisuudessa tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö yhteistyötä tehtäisi me esimerkiksi euroopan unionin sisällä tällä hetkellä tarkastelemme erilaisia verokokonaisuuksia viittä tai kuutta mutta tämäntyyppistä keskustelua että rupeaisimme yhtenäistämään verokantoja tai jollain tavalla määrittelemään toistemme verokantoja ei missään nimessä ole olemassa koska veronkanto oikeus kuitenkin edelleen säilyy kansallisvaltion toiminnassa

maahanmuutto on ajautunut hallitsemattomaksi kaaokseksi euroopassa ja myös suomessa ja euroopan unionin tuoreet päätökset turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista ovat omalta osaltaan toimineet vetovoimatekijöinä ihmissalakuljettajien vaarallisille reiteille viime hallituskaudellahan linja oli toinen päinvastoin vahvistettiin kiintiöpakolaisjärjestelmää jossa apu kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin pakolaisiin joita voidaan sitten hallitusti suoraan ottaa sieltä leireiltä kuntiin kiintiöpakolaisjärjestelmän puolesta eilen myös tasavallan presidentti puhui kun euroopan unioni on nyt ensi keskiviikkona järjestämässä ylimääräistä huippukokousta pakolaiskriisistä kysyn teiltä pääministeri sipilä aikooko hallitus nyt kääntää kelkkaansa ja toimia niin että vahvistettaisiin tätä kiintiöpakolaisjärjestelmää puhuttaisiin sen puolesta ja ja vähemmän painotettaisiin tätä turvapaikkamatkailua

puhemies tämä on juuri se tapa miten ideaalimaailmassa tämä tämä toimisi elikkä vahvistaisimme näitten leirien olosuhteita sillä tavalla että ihmiset voivat siellä olla turvallisissa inhimillisissä olosuhteissa ja sieltä sitten sitten turvapaikanhakijat tulisivat

olen keskustellut kollegoideni kanssa juuri tämänsuuntaisista toimista joilla vahvistamme läsnäoloa euna sitten siellä siellä kriisialueiden lähellä sillä tavalla että siellä inhimillisissä olosuhteissa ihmiset pystyisivät odottamaan turvapaikkapäätöksiä

rouva puhemies todellakin mitä enemmän ja selkeämmin tehdään päätöksiä turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista eu maasta toiseen sitä enemmän ikään kuin vahvistetaan tätä kaaosta joka joka nyt on menossa ja ja sitä enemmän ihmiset sitten pyrkivät myös niille salakuljetusreiteille mutta mitä enemmän tehdään päätöksiä kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamisesta mikä on aivan liian heikkoa euroopassa ja suomessakin olisi paljon mahdollisuuksia sitä lisätä niin sittenhän ihmiset pyrkisivät sinne pakolaisleireille ja koko järjestelmä olisi hallitumpi mielestäni euroopan unioni on tehnyt tässä nyt raskaita virheitä kysyn sisäministeri orpolta kun lapissa nyt turvapaikanhakijoiden määrä on merkinnyt varsin suurta taakkaa myös alueen viranomaisille rajavartiolaitokselle poliisille maahanmuuttohallinnolle minkälaiset resurssit tarvitaan mielestäni näyttää kyllä siltä että nyt niillä resursseilla jotka ovat tiedossa ei kyetä hallitsemaan tilannetta
arvoisa puhemies ensinnäkin voin sanoa että se tilanne on todellakin vaikea siellä pohjoisessa haaparannasta suomen puolelle tulee satojakin turvapaikanhakijoita päivässä tänään valtioneuvosto teki päätöksen asetuksesta joka mahdollistaa järjestelykeskusten perustamisen

nyt meillä on tavoite se että tiistaina järjestelykeskus aloittaa torniossa ja samaan aikaan itse asiassa viikonlopun aikana aloitetaan tehostettu ulkomaalaisvalvonta alueella me pyrimme tällä siihen että nykyinen hallitsematon tilanne jossa turvapaikanhakijoita suomeen tulee ja he hajaantuvat eri puolille ja hakevat turvapaikkaa saadaan hallintaan

jotka ovat jo nyt euroopassa unkarissa kreikassa ja muualla eri maihin mahdollisesti otetaan ja he he saavat asianmukaisen käsittelyn mutta paljon isompi ja tärkeämpi asia on se miten ennalta ehkäistään sellaisen tilanteen syntyminen joka nyt on käsillä jossa ihmiset maksavat hurjia summia hengenvaarallisista matkoista ihmissalakuljettajat hyötyvät rahastavat epäinhimillisiä kohtaloita tämä ratkaisu mihin ymmärsin pääministerin viittaavan

joiden kautta siellä voidaan hakea turvapaikkaa ja tulla laillisia reittejä kysyn pääministeri sipilältä onko tähän liittyviä konkreettisia päätöksiä tarkoitus tehdä keskiviikkona
arvoisa puhemies tämä on juuri näin olen kollegoiden kanssa viikonlopun aikana keskustellut juuri tämänsuuntaisista toimista että käytämme yhteisiä eu rahojamme juuri tämän ongelman ratkaisemiseksi kriisialueiden lähellä leirien olosuhteiden parantamiseen parantamiseen ja ja nimenomaan tämän ihmissalakuljetuksen lopettamiseen siinä liikkuvat noin kymmenen miljardin rahasummat euroopassakin ja ja se on se on turhan houkutteleva tie meidän pitää päästä estämään se ja ja nimenomaan käyttämällä kuten edustaja zyskowicz totesi eun yhteisiä ponnisteluja siellä kriisialueen lähellä

puhemies tämä on todella kokonaisuus jossa se ensimmäinen ja tärkein asia on se että autetaan todella ihmisiä siellä siellä paikan päällä jotta he voisivat pysyä kotonaan ja näillä pakolaisleireillä seuraava vaihe on se että meillä pitää olla voimakkaita eu toimia joilla nämä ihmiset jotka ovat liikkeellä ohjautuvat turvallisille ja ja laillisille reiteille ja kun he tulevat euroopan rajalle rajalle niin siellä on eun lipun alla toimivia niin sanottuja hot spot vastaanottokeskuksia joissa heidät otetaan vastaan ja tutkitaan ovatko he turvapaikkaprosessin ansainneet kolmas vaihe on sitten se että kun heistä kuitenkin monet tulevat nykyään ihan alusta lähtien määränpäänä suomi niin me pystymme täällä kotimaassa hallitsemaan prosessin ja auttamaan ihmisiä jotka ovat avun tarpeessa mutta myöskin tehokkaasti löytämään nimenomaan ne avun tarpeessa olevat niiden joukosta jotka eivät ole niin välittömästi avun tarpeessa nämä kaikki kolme osaelementtiä meidän täytyy saada samaan aikaan hoitoon jotta me selviämme tästä haasteesta

puhemies suomalaiseen elämänmuotoon ja kulttuuriin on kuulunut aina se että me autamme kanssaihmistä hädässä vedonneet muun muassa presidentti ahtisaari ja arkkipiispa kari mäkinen on hyvä että pääministeri totesi että suomen on oltava aktiivinen toimija euroopan unionin tasolla koska nyt on tehtävä toimia joilla saadaan syyrian kriisi ratkaistuksi ja eun on oltava voimakas toimija jotta kriisi saadaan siellä ratkaistuksi mutta sen lisäksi tarvitaan tätä humanitääristä apua jota sisäministeri täällä peräänkuulutti mutta nyt kysyn hallitukselta kun se humanitäärinen apu annetaan niistä rahoista kehitysyhteistyörahoista joita te nyt olette leikkaamassa lähes puoleen britanniassa konservatiivihallitus joka myös joutuu tekemään kovia säästöjä on ilmoittanut että kehitysavusta ei leikata

tämä on erittäin hyvä kysymys tässä tilanteessa on todellakin tärkeää että saadaan kohdennettua apua lähtömaihin naapurimaihin näille kauttakulkualueille ja pakolaisleireihin me kuitenkin joudumme leikkaamaan nyt kun leikkaamme kaikesta olemme kuulleet että olette vastustaneet lähes kaikkia leikkauksia mitä hallitus on esittänyt myös kehitysyhteistyörahoista mutta nyt kun rahaa on vähemmän on kaikkein tärkeintä se miten ne ne vähenevät eurot kohdennetaan me ulkoministeriössä tällä hetkellä teemme työtä sen eteen että nimenomaan näiltä alueilta syyrian lähialueilta afrikan sarven kriisialueiden läheltä pakolaisleirien

toinen ryhmä tärkeä osa kehitysyhteistyötä on humanitäärinen apu sen taso prosentuaalinen osuus tulee ensi vuonnakin budjetissa olemaan käytännössä samaa tasoa kuin tänä vuonna olen pitänyt hyvin tärkeänä että siihen ei kohdistuisi leikkauksia siitäkin huolimatta että nämä leikkaukset kaiken kaikkiaan ovat kyllä valitettavan suuria

rouva puhemies kun itä ukrainassa on sota niin sitten kun sieltä tulee turvapaikanhakija me palautamme hänet ukrainaan mutta palautetaan länsi ukrainaan ja se on ihan looginen looginen systeemi sitten kun kuitenkin eteläisessä somaliassa on sekava tilanne ja tulee turvapaikanhakijoita ei kuitenkaan palauteta pohjoisosaan somaliaan joka on täysin rauhallinen ja jossa voidaan elää elää rauhallisissa olosuhteissa

tällaisia palautussopimuksia eri maiden kanssa neuvoteltavissa uudelleen ehkä ulkoministeri soini osaa tähän vastata
arvoisa rouva puhemies tänään juuri on käyty ulkoministeriön johtoryhmässä asiaa läpi ja suurlähettiläs pekka hyvönen on saanut tehtävän yhdessä ministeriöiden henkilöiden kanssa me käymme kaikki tähän liittyvät asiat läpi turvalliset maat mitkä voidaan suoraan määritellä turvallisiksi sitten myöskin nämä sopimuskohdat esimerkiksi afganistanin tai irakin kanssa jossa ruotsilla on palautussopimus sitten voidaan katsoa onko somalimaa mitä näitä mahdollisuuksia on tämä on se toiminta myöskin ministeriö selvityttää ruotsin kannat tässä asiassa alivaltiosihteeri pirkko hämäläisen kautta sitä kautta saamme kokonaiskuvan mitä muualla tehdään jotta meillä on vertailupohja jotta voimme parantaa tätä omaa toimintaamme tämä on välttämätön osa tätä tätä toimintaa johon liittyvät kaikki nämä eri elementit mitkä tässä keskustelussa

arvoisa puhemies todellakin näin kuin ulkoministeri sanoi ja me teemme tässä hyvää yhteistyötä sisäministeriöllä on vastuu näistä niin sanotuista palautussopimuksista ja tähän liittyen olisi hyvä nostaa esille se että tiistain ministerineuvostossa päästiin hyvin pitkälle keskustelussa eun yhteisestä turvallisten maiden listan laatimisesta ja sitä kiirehditään eli jos eu vielä yhdessä määrittelee ne maat jotka ovat niin sanotusti turvallisia ja joihin voidaan palauttaa kuten esimerkiksi balkanin maat niin silloin me voimme keskittää voimavarojamme niiden ihmisten auttamiseen jotka ovat todellisilta kriisialueilta ja taas nopeammin palauttaa kuten esimerkiksi albaanit on palautettu tämän vuoden aikana kuusisataa henkeä nopeammin sinne omaan maahansa koska me katsomme yhdessä eurooppalaisittain ja suomessa että heillä ei ole siellä sellaista vaaraa